Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kysyisin teiltä viitaten viime viikon kokoukseen, oletteko te itse tyytyväinen siihen valintaprosessiin, jolla kaksi tärkeää johtopaikkaa täytettiin, vai oletteko tekin sitä mieltä, että osa unionin päätöksenteosta vaatisi vielä aimo annoksen lisää avoimuutta ja demokratiaa? Kysyn teiltä, vahvistiko valintatapa, jolla ehdokkaat ilmestyivät nyt kuin tyhjästä,

Pitäisikö suurten poliittisten ryhmien vakavissaan miettiä, minkälaisia ehdokkaita ne jatkossa esittävät korkeisiin tehtäviin, voiko valintaprosessia jotenkin tarkistaa ja parantaa ja kenen pitää se tehdä?

Suomella oli tällä kertaa erinomaisen pätevät ehdokkaat ja meillä on syytä iloita siitä.